Arvoisa puhemies, jos nyt komissio toisi tänne direktiiviehdotuksen, jossa ehdotettaisiin, että ryhdymme siirtämään kelloja kaksi kertaa vuodessa, uskon, että tuo direktiivi tyrmätäisiin ehdottomasti.

Energiatehokkuus ja teknologia on kuitenkin kehittynyt noista ajoista huimasti, ja tänä päivänä tiedetään, ettei kellojen siirtelyllä saavuteta mainittavaa energiansäästöhyötyä, mutta sen sijaan lukuisat tutkimukset osoittavat sen, kuinka paljon siitä aiheutuu haittoja ihmisten terveydelle, kotieläinten hyvinvoinnille, maataloudelle, liikenneturvallisuudelle jne..

aloja on osoitettu useita. Kun mietimme sitä, että kuinka hyödyllinen ja tärkeä tuo direktiivi tänä päivänä on, meidän on katsottava juuri sen tuomia hyötyjä ja haittoja. Täällä esitetään, että asiaa pitäisi edelleen tutkia ja selvittää. Tiedämme, että tätä on selvitetty ja tutkittu jo vuosia kansainvälisesti eri jäsenmaissa, ja nyt meidän pitäisi tehdä päätös, että tuo direktiivi kumotaan.